Niinpä tiedotusvälineiden vapauden ja journalismin riippumattomuuden rajoitukset kohdistuvat näin ollen myös mielipiteen ja ilmaisun vapauteen. Toimivan kansalaisyhteiskunnan merkki on, että ihmisillä on ilmaisuvapaus ja oikeus tiedonsaantiin. Nämä oikeudet tulee ulottaa myös nykyaikaiseen mediaan, kuten internetiin, hakukoneisiin ja sosiaaliseen mediaan.

Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määrännyt jäsenvaltioille positiivisen velvoitteen varmistaa tiedotusvälineiden moniarvoisuus. Samoin Euroopan neuvoston ja Etyjin taholta on säännöllisesti raportoitu tiedotusvälineiden riippumattomuuden uhkista.